Koenkin, että tämän päätöslauselman päätarkoitus on tehdä selväksi, että tiedämme ja seuraamme edelleen mitä Burmassa tapahtuu. On syytä myös välittää kiitokset Thaimaalle, joka perui huolestuttavan päätöksensä palauttaa pakolaisia Burmaan. Sain viime viikolla useita yhteydenottoja Thaimaan julkistettua suunnitelmansa palauttamisesta. Karenipakolaisia uhkasi pakkotyö, kidutus, mahdollisesti pakotettu liittyminen armeijaan ja miinoitettu maa alueella, josta he pakenivat. Oli huojentavaa kuulla, että käytyään keskusteluja ihmisoikeusjärjestöjen ja kansainvälisen yhteisön kanssa viikonloppuna Thaimaa päätti luopua palautussuunnitelmista. Toivon, että EU yhdessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa voi pikimmiten tarjota apua Thaimaalle ja etsiä vaihtoehtoista ratkaisua karenipakolaisten tilanteeseen.